Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, työllisyys ja sosiaalivaliokunta korosti omassa lausunnossaan huolestuttavaa työllisyyskehitystä, sillä yli 10 prosenttia työikäisestä väestöstä työttömänä, ja erityisesti halusimme nostaa esille nuorten työttömyyden. Kun useampi kuin joka viides nuori on työttömänä, joissakin jäsenvaltioissa jopa yli 50 prosenttia, on olemassa todellinen vaara kokonaisen sukupolven menettämisestä syrjäytymiskehitykselle. Nuorisotakuuta on esitetty avuksi, mutta on muistettava, että sen toteuttaminen edellyttää jäsenvaltioilta toimivaa koulutusjärjestelmää ja joustavia työmarkkinoita. Emme saisi herättää turhia toiveita, sillä vastuu tässä asiassa, sen toteuttamisessa, on jäsenvaltioilla. Vuotuinen kasvuselvitys paljastaa myös sen, miten kuilu jäsenvaltioiden työllisyys ja sosiaalialan indikaattoreiden välillä kasvaa. Kriisin seurauksista parhaiten ovat selviytyneet ne jäsenvaltiot, joissa on vahva sosiaaliturvajärjestelmä, vakaa julkinen talous ja joustavia työjärjestelyitä omaavat työmarkkinat.

Siksi täälläkin käydyssä keskustelussa viritetty vastakkainasettelu vakauden ja elvytyksen välillä on mielestäni täysin turhaa.

ikääntymisen haasteeseen. On ymmärrettävä se, että ylivelkaantunut maa ei koskaan pysty tarjoamaan alustaa kasvulle ja hyvinvoinnille. Tämä kriisi on paljastanut tarpeen ymmärtää jäsenvaltioiden talouksien rakenteiden erilaisuuden.